Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, meidän kaikkien tulisi tunnustaa, että EUn tämänhetkinen ilmastopolitiikka on jäljessä siitä, mitä tiede kehottaa meitä tekemään. Olisin toivonut, että parlamentti pystyisi sanomaan tämän asian selkeämmin sanoin, että myös lähintä eli vuoden 2020 päästövähennystavoitettamme tulee tiukentaa. Joka tapauksessa tämä mietintö tukee komission esittämää etenemissuunnitelmaa, sitä että asetamme myös välitavoitteita vuosille 2030 ja 2040, ja tällä tavalla viitoitamme tien siihen, missä meidän tulee olla vuosisadan puolivälissä. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentti tulee lähettämään vahvan viestin siitä, että nyt komission pitää ryhtyä toimiin, pitää ryhtyä tekemään lainsäädäntöehdotuksia.

Lukemattomat selvitykset osoittavat, että tekniikka on olemassa ja sen hinta on aivan järkevä. Chris Davies kertoi tästä mainion esimerkin, ja oma taloni lämpiää samanlaisella järjestelmällä, jota hän kuvasi. Kaikkien, jotka ovat huolissaan kustannuksista, pitäisi muistaa, että toimien lykkääminen tulevaisuuteen tarkoittaa myös kulujen lykkäämistä tulevaisuuteen.